on ilo jälleen kerran tukea hyvän hallituskumppanin keskustan riveistä tehtyä aloitetta lakialoite edustaja ala nissilältä on on tervetullut tätä metsätalouden erikoistuotteiden verotusta on on järkevää muuttaa tällä tavalla kuin edustaja ala nissilä esittää ja meillä olisi suomalaisessa metsässä paljon tämäntyyppistä hyödynnettävää meillä hyödynnetään metsää monella tavalla mutta myös näitä erikoistuotteita olisi aivan aivan erilaisessa laajuudessa mahdollisuus saada saada käyttöön ja ja markkinoille ja tämä varmasti osaltaan voisi tulla ja varmasti tulisikin tätä tätä helpottamaan

isona osana ja kuuluvat toisin kuin nämä jokamiehenoikeuden piiriin ja ja on hyvä että myös myös sitä metsän anninta hyödynnetään ja alleviivataan nyt vielä että en missään tapauksessa itse tarkoita enkä kannata sitä että laajennettaisiin jokamiehenoikeutta tälle puolelle vaan haluan alleviivata että esimerkiksi pakurin kerääminen ei siihen kuulu

esille sen vähän yllättävän tiedon että hallitus on luopumassa verotuksen lapsivähennyksestä ja kun verotuksen kokonaisuudesta puhutaan niin jään kyllä kysymään sen perään eikö tämän lämpimän sydämen pitäisi sykkiä paitsi metsille myös lapsille varsinkin kun tämä tarkoittaa siis lapsiperheille veronkiristystä ja jos oikein luin hallitusohjelmaa tuoreeltaan uudelleen niin siellä lukee että kenenkään verotus ei saa kiristyä en tiedä riittääkö tämä lapsivähennyksen poisto siihen että saadaan peräti verotuksen kiristyminen aikaan mutta ainakin se on kehitystä kielteiseen suuntaan ja kun katson tässä taakseni niin olen huomaavinani että täällä on paikalla edustaja rinne joka taisi olla hallituksessa silloin kun tämä verotuksen lapsivähennys tuli ja siitä on on kuitenkin tullut myönteistä palautetta lapsiperheiltä että sillä on merkitys lapsiperheiden taloudessa joten kysynkin verojaoston puheenjohtajalta paitsi metsien verotus niin onko edustaja ala nissilää yhtään lähellä tämä lapsiperheiden verotus
arvoisa rouva puhemies edellisestä puheenvuorosta jäi nyt hieman auki kanta pakurikäävän verotukseen että kannattaako sdp tätä vai eikö kannata mutta hyvä asia joka tapauksessa että veropolitiikasta keskustellaan mielestäni edustaja ala nissilän aloite on hyvä sillä sillä mitä metsässä tapahtuu ja ja puusta metsästä ulos saatavien raaka aineiden täytyy myös verokohtelultaan olla olla samantyyppistä eikä tätä voi kohdella eri tavalla ei myöskään pakurikäävän suhteen suhteen voida puhua jokamiehenoikeuksista koska tämä on selkeästi selkeästi myös myös metsänhoidollisiin toimenpiteisiin liittyvä asia

terveysvaikutuksista mitä eri raaka aineissa on mitä mitä metsästä saadaan tämähän ei ole mikään uusi tuote tämä on on hyvin vanha perinteinen tuote uskon että tässä salissa on asiantuntemusta siitä enemmänkin kuinka kuinka näitä käytetään mutta näitä terveysvaikutuksiltaan hyviä tuotteita meidän kannattaa hyödyntää meidän kannattaa ottaa viennistä irti kaikki mitä näistä on on saatavissa biotalous on yksi keskeisimmistä asioista mitä sipilän hallituksella on ja tämä olkoon myös osa sitä kaikki mitä metsistä saamme irti esimerkiksi lääkkeisiin liittyvää teollisuuden raaka aineita puunjalostusta ja niin edelleen meidän pitää pystyä paremmin hyödyntämään sillä metsä on uusiutuva luonnonvara se on kestävä luonnonvara ja se nostaa suomen kansantaloutta aina kun me pystymme metsiämme kestävästi hyödyntämään
arvoisa

puhemies kiitoksia edustaja ala nissilälle että otitte tämän pakurikääpäasian esille pakurikääpä niin kuin monet muutkin suomen luonnossa metsässä olevat tuotteet on suomen todellinen tulevaisuuden ala pakurikäävän verotus on yhä hakusessa ja siitä on ala nissilä tehnyt hyvän esityksen sen täytyy ehdottomasti olla metsätalouden verotuksen osa koska kyse on metsän tuotteesta muuten jos vain ostetaan niin sitten menee yrityspuolelle pakurikäävästä useampi henkilö on tänä päivänä minulta kysynyt miten sitä sitten käytetään muun muassa edustaja kurvinen kyllä tietää on käynyt minun luonani sitä juomassa ja olen useammalle täällä eduskunnan kollegalleni tuonut pakurikääpää millaista se pakurikääpä on kerätään koivusta pakurihan on kääpä joka tulee vioittuneeseen koivuun elikkä se ei koskaan ole terve puu missä se kasvaa sen jälkeen kun sen irrottaa se muuten ei ole jokamiehenoikeutta vaan täytyy olla metsänomistajan lupa sen irrottamiseen

se kuivataan ja otetaan pieniä lohkareita niitä pieniä lohkareita sitten laitetaan ehkä reilu ruokalusikallinen kiehumaan kasariin kattilaan ja vaikka litra keitetään vettä siinä joku kymmenen viiva viisitoista minuuttia ja tulee tumma juoma sitä tummaa juomaa sen jälkeen voi juoda viikon verran voi pitää sitä samaa pakurimössöä vaan lisätä vettä ja keittää uudestaan lisää ja ne terveysvaikutukset ovat siinä koko ajan olemassa joten suosittelen todella paljon ja vaikutteet tällä pakurikäävällä siitä on hyvin monenlaisia esityksiä olemassa mihin kaikkeen siitä on no mitkä ovat sen terveysvaikutteet jotkut puhuvat syövän ennaltaehkäisystä ja mieskunnostakin jotkut puhuvat ja sitten siinä on monia muitakin terveydellisiä vaikutuksia olemassa olennaista on kuitenkin se että se on ihan hyvänmakuinen juoma ja sitä pystyy juomaan päivästä ihan hyvät vaikutukset sillä on itse keneenkin ollut ainakin minä tykkään sitä juoda nyt sitten tämä pakurikääpäasia otettiin tänään esille hyvä koska metsämme ovat täynnä erilaisia puhtaita raaka aineita meidän luonnostamme kerätään tällä hetkellä vain puuta jonkun verran marjoja ja nekin viedään raaka aineena muualle raaka aineita tuottava maa on kehitysmaa meillä jalostetaan todella vähän näitä meidän omia supertuotteitamme mitä meillä suomessa on näistä pystyy saamaan valtavat määrät uusia toimintoja aikaiseksi ja työpaikkoja ja arvoa näille tuotteille uuselintarvikelainsäädäntö on todella ongelmallinen se on ala mikä meidän pitää saada todella muokattua jotta me saisimme käytettyä meidän luontomme moninaisia tuotteita hyvinkin paljon se että on saatu nyt jonkun verran liikkeelle on hyvä mutta

elintarvikepuolen lainsäädäntöasiat ovat ongelmallisia esimerkiksi lapissa oli yksi yrittäjä joka nyt keväällä alkoi yhdistämään pakurikääpää hunajaan tuli paikallinen terveystarkastaja ja sanoi että sinä et saa myydä tätä tuotetta markkinoilla koska tämä on uusi elintarvike eli ongelmia on tämän kanssa todella paljon tässä tuotiin yksi asia esille mutta pienistä palasista me saamme kehitettyä eteenpäin ei muuta kuin kiitoksia ja viemme tätä ja montaa muuta luonnon asiaa eteenpäin että me saamme meidän luonnostamme työpaikkoja

rouva puhemies edustaja ala nissilä on tavoilleen uskollisena tehnyt jälleen erinomaisen lakialoitteen ja tätä lämpimästi kannatan pitää kuitenkin tässä erinomaisessa aloitteessa muistaa se se tosiasia että kääpien keruu ei kuulu jokamiehenoikeuden piiriin niin kuin edustaja heinonen taisi omassa puheenvuorossaan sivutakin tätä aihetta marjoja ja sieniä saa kerätä toisen metsästä ilman lupaa mutta sitten kun lähdetään keräämään risuja tai muuta tavaraa sieltä runkopuuta niin sitähän ei siis saa mennä tekemään monesti monesti helposti mielletään että tämä kuuluu jokamiehenoikeuden piiriin mielestäni se ei kuulu tässä on se vaara että lähdetään näitä jokamiehenoikeuden käyttöalueita laajentamaan sitten mennään hyvin nopeasti yksityisen yksityisen omaisuudensuojan piiriin ja se ei ole toivottavaa kehitystä mutta pakurista sen verran arvoisa rouva puhemies että kaikki me tiedämme terveydelliset vaikutukset erinomaisia vaikutuksia ja tiedän että moni suomalainen äsken mainitulla tavalla kuten edustaja maijala omassa puheenvuorossaan kuvasi hyödyntää tätä terveysvaikutteista ainetta sitä kannattaa todellakin nauttia jos joku esimerkiksi flunssaa haluaa torjua siinä on monia positiivisia vaikutuksia ihmiskehoon

minulta jäi hieman auki mutta minä yritän sivistää itseäni tänä iltana että ymmärtäisin mistä se johtuu

arvoisa rouva puhemies hieman epätarkasti edustaja hoskonen ehkä toi minun kantaani esille ja alleviivaan nyt vielä että omassa puheenvuorossani nimenomaan toin esille sen että pakurin kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin halusin sen nostaa esille sen takia että valitettavan usein saamme tietoa siitä että sitä kerätään laittomasti toisten metsistä

rouva puhemies edustaja olavi ala nissilä olette tehnyt mielenkiintoisen lakialoitteen ja tuonut meille kaikille näkyviin pakurikäävän kaikki eivät välttämättä tiedä mikä se on täällä salissa tuntuu yleisesti olevan olevan kyllä tietoa siitä mihinkä mihinkä kaikkeen vaivaan siitä voi olla avuksi se on todellakin lahottajasieni ja ilmestyy koivuun tai muuhun lehtipuuhun ja se on sellainen musta möykky joka on todellakin tämän päivän superfoodia muun muassa kiinassa sitä on käytetty syöpälääkkeenä ja meillä suomessa teenä tai jauheena se sisältää runsaasti antioksidantteja ja se vahvistaa immuunipuolustusta ja se on valittu vuonna kaksituhattakolmetoista vuoden rohdoskasviksi

maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus mtt ja itä suomen yliopisto ovat olleet tässä johtavasti mukana mikäli tällainen viljely viljely on mahdollista ja onnistuu suomessa niin onhan se hienoa ja tuo mahdollisuuksia myös viljelijöille tuo uusia ideoita ja ajatuksia niitähän me tarvitsemme ja myös tuloja tässä lakialoitteessa nostetaan myös muita

arvoisa rouva puhemies viime viikonvaihteessa maaseutuparlamentissa tuomas enbuske viihdytti kansaa sanomalla että ruoantuotanto suomessa tulee lopettaa ja pellot laittaa kasvamaan hamppua kannabis vapauttaa ja olihan siinä sarjassa vähän muitakin teesejä tässä yhteydessä haluan tämän todeta mainintana pöytäkirjaan koska mielestäni tämä aloitteentekijä edustaja ala nissilä ei ole puupää ollenkaan vaikka hän tekee näin puumaisen aloitteen on hienoa nähdä että tarkastelemme suomen luontaisvaroja vähän laajemmallakin sihdillä kuin ainoastaan metsätalouden tai jonkun perinteisen asian näkövinkkelistä näen tämän aloitteen paljon laajempana kuin yksistään nyt sitten tuloverolain neljännenkymmenennenkolmannen pykälän muuttamisena on tietysti aivan oikein että me kannustamme kaikenlaisten luonnonvarojen keräämiseen jalostamiseen myyntiin eteenpäinviemiseen myös verotuksen kautta mutta on samalla havaittava myös että suomessa on valtavat mahdollisuudet joita me emme todellakaan aina havaitse täällä on puheenvuoroissa viitattu juuri tähän suomen ainutlaatuiseen mahdollisuuteen voi kysyä myös miksi esimerkiksi muuttolinnut muuttavat pohjoiseen miksi ne ne tulevat pesimään juuri tänne pohjolaan siksi että täällä ovat valoisat yöt täällä on paljon syötävää ja täällä on puhdasta ruokaa miksi kalat uivat aina yläjuoksulle kutemaan samasta syystä siellä on puhtain vesi siellä on parasta ravintoa parasta ruokaa suomi on luonnostaan puhdas meillä on vähän saasteita ja siitä on hyvä pitää kiinni tulevaisuudessakin samalla se nimenomaan antaa mahdollisuuksia ihan tämän lakialoitteenkin mukaisten tuotteiden keräämiseen niiden jalostamiseen ja markkinointiin uloskinpäin uskon että olavi ala nissilä on tällä aloitteellaan saanut aika paljon tutkimushalukkuutta itsekin jouduin perehtymään ja opiskelemaan mitä nämä kaikki tuotteet itse asiassa merkitsevät toivottavasti lehdistö nappaa tästä nyt sitten sellaisen kääpäsarjan ja ja esittelee myös kuusenkerkkää erityyppisiä sellaisia tuotteita jotka olivat muuten meidän esi isillemme esivanhemmillemme tuttuja normaaleja lääkeaineita ja hyvinvointiin liittyviä asioita jotka tulivat luonnostaan eivätkä ainoastaan tuolta kemikaalikaupasta ostettuna sitaateissa sanottuna paluu vanhaan voi ollakin paluuta tulevaisuuteen tästä meidän kannattaa napata kyllä kyllä kaiken kaikkiaan koppia muutoinkin olen iloinen tästä lakialoitteesta eduskunnan syysistuntokauden alkaessa tässä uudessa uljaassa saneeratussa eduskuntasalissa ja talossa ja koen että meidän pitäisi enemmältikin keskustella siitä kuinka meidän politiikkamme saataisiin tästä jakotaloudesta tuotantotalouteen kuinka me pystyisimme enemmän leipomaan sitä kakkua emmekä ainoastaan miettisi kuinka sitä jaetaan mielestäni tämä edustaja ala nissilän aloite on juuri sen kaltainen luodaan edellytyksiä tälle niin sanotulle kakun leipomiselle ja sitten sitten sen myötä sen jakamiselle näiden vuosien aikana eduskunnassa mitä olen saanut olla tässä työssä mukana olen kyllä havainnut että ei se kakku jää koskaan kyllä jakamatta mutta leipojia ei aina ole niin paljon kuin ehkä pitäisi olla arvoisa puhemies kaikkea hyvää tälle lakialoitteelle lakialoitteet eivät yleensä menesty mutta tässä olisi kyllä sellainen hyvä paikka paikka viedä asiaa eteenpäin ei lakialoitteen allekirjoittajan ja tekijän vuoksi niinkään vaan itse asian vuoksi ja tässä suhteessa kyllä

löytyisikö tästä se yksi hippu joka olisi myös suomen onneksi ja hyväksi

arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä edeltävän puhujan edustaja rossin kanssa siitä että tämä lakialoite nyt täytyy nähdä osana isompaa kokonaisuutta laajemmasta asiasta kyse kuin esimerkiksi sinänsä tärkeistä pakurista kuusenkerkästä tai pökkelökäävästä jotka varmasti ovat tärkeitä tuotteita niin kuin täällä olemme saaneet kuulla mutta kyllä todella on niin että silloin kun verotusta käsitellään sitä pitää käsitellä kokonaisuutena kun tuloverolakiin tehdään muutoksia rossi puhui jakotaloudesta ja jakamistahan voi esimerkiksi yritystoiminnan puolella antaa tukina suorina tukina tai sitten myöskin alennetut verokannat erilaiset verotuet ovat eräänlainen ilmentymä tästä rossin kuvaamasta jakotaloudesta

muilta sen takia on tärkeää että kun verotuksesta puhutaan katsotaan sitä kokonaisuutta ja sen takia juuri nyt tässä hetkessä tässä salissa ja tämän aloitteen yhteydessä jossa käsitellään tuloverolakia on tärkeää puhua myös tästä lapsivähennyksestä kun hallitus on mainostanut että kenenkään verotus ei kiristy niin onko todella niin ja miten verojaoston puheenjohtaja tämän näkee aikooko todella hallitus ottaa kaikista tulonsaajaryhmistä tässä tilanteessa nimenomaan lapset lapsiperheet hampaisiinsa samalla kun vielä indeksileikkaukset lapsilisistä jatkuvat siis indeksileikkaukset lapsilisistä jatkuvat ja samaan aikaan otetaan vielä tämä lapsivähennys pois niin että voi sanoa että herää kysymys mitäköhän siellä puuroastioiden ja piltti purkkien ääressä aamupalapöydässä mietitään näistä hallituksen kaavailuista

puhemies en ollut täällä viime vaalikaudella mutta ymmärtääkseni silloin leikattiin lapsilisiä ja sitten kompensoitiin veroteknisesti vähän onnettomalla tavalla sitä ja se toimi oli määräaikainen en ota siihen nyt kantaa mutta arvoisa puhemies tässä tässä haluan nostaa tämän

esille sitä toimintaa pitäisi ammattimaistaa ja todella saada siitä siitä vielä enemmän ihmisille työtä ja toimeentuloa sinälläänhän se että ansiotuloverotus muuttuu pääomaverotukseksi ei välttämättä ole verotuksen kevennys voi olla voi olla kiristyskin jos ne ansiot ovat kovin pienet mutta tässä on kysymys kysymys siitä että tämä on osa metsätaloutta ja tämä asia pitää nähdä siinä yhteydessä totta kai tämä menee suurempaan kokonaisuuteen sitten jos lakialoitteeni etenee tuolla valiokunnassa siinä yhteydessä verotusta aina pitää katsoa kokonaisuutena mutta pakuriasia edustajat heinäluoma iloinen asia ja edistetään sitä

tuleminen hittituotteeksi maailmanmarkkinoilla on erittäin hyvä asia ja verotuksellisesti mitä edustaja ala nissilä omassa lakialoitteessaan tavoitteli aivan hyvin saataisiin metsätalouden tuoton piiriin tästä tuleva tuotto niiden edustajien jotka pelkäävät että tässä veroja kierretään tai jotain muuta kannattaa huomioida se että keskimääräinen suomalaisen metsätilan koko on noin kolmekymmentä hehtaaria omalta maalta saa kerätä näitä pakureita niin se toiminta tuskin kovin tuottoisaksi koskaan tulee mutta pitää muistaa sekin että metsätalouden tuloverotuksessa veroasteet eivät välttämättä ole kovin suuria kun tulovirta on pieni niin että on kyllä hyvä jos siihen tulovirtaan saadaan vähän lisää ja monesti se veroastekin siinä samalla tulee hoidettua tässä ei verohelpotuksista puhuta vaan ihan järkevästi siitä että metsän tuote olisi metsäverotuksen piirissä ihan loogisesti ihan hyvä näin mitä sitten tulee tähän käävän pakurin hyödyntämiseen jatkossa suomalaisena hittituotteena maailmalla niin todellakin meidän kannattaa niin kuin edustaja rossi puheenvuorossaan kuvasi suomalaisen luonnon puhtautta meillä on sellaisia rikkauksia omissa metsissämme omissa pelloissamme sen kateuden muurin yli katsoa myös koko tämän salin eri laidoilta ettemme nyt lähde erilaisilla verukkeilla jarruttamaan sitä jos meille uusia vientialoja avautuu meillä on valtavia mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten puhtaiden elintarvikkeiden tuotannossa tiedämme sen että maailmalla kasvitaudit leviävät hurjaa vauhtia ruoissa löytyy valtavia mrsa bakteerikantoja siellä löytyy salmonellaa suomalaisessa maataloudessa esimerkiksi salmonella on hyvin harvoin tavattu ongelma ja jos on niin se hoidetaan kyllä heti pois elikkä tässä tapauksessa tämä pakuri erinomainen lakialoite jota edustaja ala nissilä on vienyt vahvasti eteenpäin on esimerkki siitä että meillä pitää olla katsomusta vähän kateuden muurinkin yli että saataisiin suomalainen talous nousemaan pakuri on siitä todella hyvin hyvin pieni osa mutta äärimmäisen hyvä esimerkki ja tärkeä sellainen

todellakin käyty keskustelu on sinällänsä osoittanut että aloite ehdottomasti ansaitsee tulla tarkastelluksi valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja että pitää käydä lävitse nykyinen käytäntö ja mitä ehdotettu uusi käytäntö pääomatuloverotuksen puolella tarkoittaa kaikki olemme uskoakseni samaa mieltä että metsän monikäyttöisyys on se asia johon meidän pitää pyrkiä siitä on virkistyshyötyä sieltä tulee meille todella tärkeää vihreätä kultaa puun kaatamisen jatkojalostuksen muodossa ja myös marjat ja tässä tapauksessa tämä pakuri ilmiö pitää ilman muuta hyödyntää jos se voidaan hyödyntää se on kaikki hyvää mutta on aihetta puhua näistä asioista jotka koskettavat ei vain metsän monikäyttöä tai metsänomistajia vaan jotka koskettavat kaikkia verotuksen verotuksen kohteena olevia ihmisiä ja ja lapsiperheitä täytyyhän tämä nostaa esille samassa yhteydessä kun verotuksesta puhutaan että onko meidän linjamme johdonmukainen ja otammeko me huomioon kun verotuksen kokonaisuutta tehdään myös veronmaksukyvyn eri väestöryhmillä riittävällä tavalla no mutta kyllä tämä lapsiperheillä kun se sattuu olemaan ensi vuoden budjetissa liittyy siihen että jos yhtäältä verotus kevenee ja toisaalta sitä lisätään niin se on se kokonaisuus joka tulee arvioitavaksi ja siihen uskoakseni verojaostonkin tulee kiinnittää huomiota mitä tämäkin esitys maksaa suhteessa muihin tänne tuleviin ehdotuksiin toivon että verojaostossa ollaan kiinnostuneita myös kokonaisuudesta samalla kun tuen lämpimästi tämän tämän ala nissilän aloitteen selvittämistä ja jään odottamaan siihen liittyviä selvityksiä ilmeisesti valtiovarainministeriössä niitä tullaan tekemään

kiitos arvoisa rouva puhemies haluan keskittyä tähän edustaja ala nissilän tekemään erinomaiseen aloitteeseen muun muassa pakurin viljelyn verotus muutettaisiin maatalouden ansiotulosta pääomatuloksi sehän on se oleellinen kysymys tässä lakialoitteessa tämä on erittäin hyvä aloite metsästä löytyy paljon

voidaan kerätä ja poimia jotka eivät todellakaan kuulu jokamiehenoikeuteen mutta pakuri on ainakin itselleni sillä lailla tuttu että lankomies keräsi omasta metsästään tätä ja keitti teetä ja voin sanoa että se maistui kyllä terveelliseltä nyt viime viikolla pitänyt juoda sitä että olisi välttynyt tältä syysflunssalta en osaa sanoa mutta hyvä terveysvaikutteinen juoma se ainakin on ja toivon että tämä lakialoite saa myönteisen vastaanoton

arvoisa puhemies ilahduttavaa että veroasia näin polveilevan keskustelun saa aikaiseksi mutta jonkun sanan haluan sanoa tästä villiruoasta eli kaikesta siitä mikä on sieltä metsästä kerättävää tai luonnosta kerättävää ruokaa innostushan siihen on aivan valtava jos ajatellaan kansainvälistä matkailua ja sen kehittämistä suomessa niin siinä

nämä villiruokatuotteet ovat aivan loistava oheistuote nuoret ovat tästä erittäin innostuneita nyt on huomattu se että että esimerkiksi yrttikursseille ja keräilykursseille kaikki eivät ole tänä vuonna meilläkään edes mahtuneet mukaan minä itse ajattelen että kaikki

voidaan kerätä käsittääkseni ympäri vuoden toivon että tähän villiruokaan satsattaisiin niin että saataisiin siitä yksi valtti kansainvälistyvään matkailuun meille täällä suomessa